Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat syrjäisimmillä alueilla erityisen tärkeitä, ja Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa niiden varmistamiseksi. Meidän pitää pystyä turvaamaan myös maataloustuotanto kaikkialla Euroopassa, ja sen vuoksi nämä edellä esiintyneissä mietinnöissä esitetyt toimenpiteet ovat perusteltuja. Pitkät välimatkat, harva asutus, vaikeakulkuinen maasto, hankalat sääolot ja suuret tuotantokustannukset aiheuttavat erityiset haasteensa näille syrjäisimmille alueille ja erityisesti niiden maataloustuotannolle.